Ehkä kaikkein hämmentyneimpiä ovat ukrainalaiset itse. Ukraina on maa, jota ei ymmärrä länsi eikä Venäjä. Vaikka Ukrainan nuoret seisoivat ja kaatuivat Euroopan lipun alla, me tiedämme hyvin vähän siitä, mitä se heille symbolisoi. Venäjä hakee nyt uutta roolia.

Venäjää ei tule nöyryyttää, eikä ajaa rajuihin kansallismielisiin reaktioihin. Me olemme osapuoli kiistassa.